Arvoisa puhemies, laittomat pidätykset, kidutukset, pakkotyö ja rekisteröimättömien uskontojen harjoittamisen kielto ovat esimerkkejä Eritrean julmasta hallinnosta.

Eritreassa sananvapauden rikkomukset sekä tuhannet poliittiset vangit ovat jatkuva muistutus siitä, että ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen kunnioitukseen on vielä valitettavasti pitkä matka. Euroopan unioni on ihmisoikeuksien kunnioitukselle perustuva arvoyhteisö, jonka velvollisuus on ulko ja kauppapolitiikassaan ottaa huomioon kohdemaan ihmisoikeustilanne.

Lisäksi Eritrea tulee väliaikaisesti erottaa Cotonoun sopimuksesta, kunnes se täyttää ihmisoikeusvelvollisuutensa.